ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdestoista kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ehdotan että eduskunta hyväksyy käsittelyssä olevan pykälän vastalauseen muutosehdotuksen mukaisena

puhemies kannatan

arvoisa puhemies ehdotan edelleen että eduskunta hyväksyy käsittelyssä olevan pykälän vastalauseen muutosehdotuksen mukaisena

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies oliko tarkoitus että valiokunnan puheenjohtaja esittelee mietintöä

arvoisa puhemies tämä kustannustuki on ehdottomasti tärkeä yrityksille ja niin kuin näkee valiokunta on lähestulkoon yksimielisesti tätä asiaa kannattanut lähinnä perussuomalaisten vastalauseessa näyttää olevan harkintaa siitä miltä osin tätä liikevaihtorajaa pitäisi madaltaa tässä hallituksen esityksessä on myös otettu huomioon se että kustannustukea pystyvät hakemaan erilaiset yhdistykset ja järjestöt oli äärimmäisen tärkeää että valiokunnan mietinnössä on huomioitu näitten yhdistysten ja järjestöjen osalta että kyse ei ole aina arvonlisäveron alaisesta liikevaihdosta niin kuin täällä

vaikkapa erilaista kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien järjestävien yhdistysten kohdalla tässä yhteydessä on syytä myöskin tuoda esille

kiitoksia arvoisa puhemies tässä yhteydessä on syytä nostaa esille se että edelleenkin tuolta yrittäjäkentältä kuuluu sitä että näitten näitten hakemusten käsittely erityisesti siellä ely keskuksissa olevien hakemusten käsittely on kestänyt kohtuuttoman kauan ja monet yritykset ovat päätyneet sellaiseen tilanteeseen että he ovat todellakin varmuuden vuoksi hakeneet tukea kaikesta mahdollisesta mistä on vain haettavissa ollut olen saanut yrittäjiltä viestiä että esimerkiksi keskisuuren yrityksen kohdalla näitä hakemuksia ei ollut missään näissä instansseissa vielä lähdetty käsittelemään ja siinä mielessä täytyy vain toivoa kun täällä ovat oppositiopuolueetkin esimerkiksi lisätalousarviossa esittäneet määrärahalisäyksiä ja myöskin sitten lausumia niin on pidettävä huolta että näitten hakemusten käsittely olisi mahdollisimman joutuisaa tässä yhteydessä on tietysti kaikkein tärkeintä että tämä kustannustuki nyt

arvoisa puhemies tämä nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva yleinen kannattavuustuki joka myöhemmin ristittiin yritysten kustannustueksi on todennäköisesti merkittävin näistä tukikokonaisuuden osista jotka täällä nyt kevään aikana koronan takia säädetään ja on säädetty tätä esitystä ei voi kuin kehua tässä ollaan ihan ytimessä kun tuki määräytyy keskeisesti toimialan ja yrityksen liikevaihdon merkittävän alentumisen perusteella mutta haluaisin kiinnittää huomiota tähän talousvaliokunnan mietinnön lausumaehdotukseen jossa kiinnitetään huomiota siihen että kun työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ei voida myöntää tukea yritykselle jonka pääasiallisena toimialana on maatalous niin tämä on tietynlainen ongelma nyt tässäkin kohdassa eli nämä jäävät sitten maa ja metsätalousministeriön valmisteltavaksi valiokunta ottanut mietintöönsä lausumaehdotuksen jossa se edellyttää että hallitus valmistelee tätä yleistä yleistä yritysten määräaikaista kustannustukea täydentävän tuen yhtäläisellä kriteeristöllä maatalouden alkutuotannolle kalataloudelle ja maatilakytkentäiselle yritystoiminnalle sekä maataloustuotteitten jalostusta harjoittaville yhden viiva yhdeksän henkilön mikroyrityksille nyt kun tietysti ollaan istuntokauden tässä vaiheessa tai emmehän me tiedä missä vaiheessa istuntokautta olemme mutta oletetaan että olemme loppupuolella niin tämä on hiukan ongelmallinen aikataulullisesti oikeastaan olisin kysynyt valiokunnan puheenjohtajalta minkälaisia ajatuksia valiokunnassa on tämän lausumaehdotuksen toteuttamisen aikataulusta

anteeksi todellakin tässä on tapahtunut niin nopeasti minä en ollut pyytänyt puheenvuoroa etukäteen ehkä tässä ei ole kovin paljon esiteltävää siinä mielessä että yleisesti tämä oli tuki jota pidettiin hyvin perusteltuna ja ne taloustieteen asiantuntijat jotka sitä kommentoivat erityisesti vaikka helsingin graduate schoolin tilannekeskuksesta pitivät sitä oikein hyvin perusteltuna sehän on luonteeltaan vakuutuksenomainen ei korvaus mutta kuitenkin lievennys ja hyvitys niistä menetyksistä joita yrityksille on aiheutunut tämän kriisin vuoksi ja siinä mielessä sitä pidettiin yleisesti hyvin perusteltuna siitä voi antaa kiitosta hallitukselle tässähän on kaksi määräytymistapaa ajateltiin että on syytä että tässä tuessa näkyy koko toimialan tilanne eli jos yrityksellä on myynti heikentynyt mutta koko toimialalla ei niin se ei välttämättä osoita että on vain sillä perusteella oikeutettu tukeen koska siinä voi myös olla kysymys oman liiketoiminnan heikkoudesta ja koko meidän taloudenpito tietysti perustuu siihen ajatteluun että yritykset kilpailevat ja osa yrityksistä muutenkin poistuu ja tulee uusia eli toimialan tilanteen täytyy vaikuttaa mutta ei pelkästään toimialan tilanteen vaan myös yrityksen tilanteen toimialan sisällä sen takia tässä on tällainen kaksinkertainen ehdollisuus tässä oli lopulta aika vähän sellaista asiantuntijalausuntojen valossa ilmenevää muutostarvetta jota olisi tarvinnut kovin syvällisesti tai edes kovin riitaisesti käsitellä ehkä merkittävin asia koski toimialojen rajausta ja se on asia jossa tietysti viime kädessä tähän lakiin perustuvan asetuksen antaja tekee ne lopulliset ratkaisut mutta se ei ole lainkaan yhdentekevää millä tasolla tässä toimialaluokituksessa näitä kriteerejä käytetään eli kun arvioidaan toimialan tilannetta niin minkä tasoisen tilastollisen luokituksen tai toimialan nojalla se se tehdään jos se luokitus on kovin karkea tai jos se on liian hienojakoinen niin kummassakin tapauksessa voi tapahtua jonkinlaisia ainakin näiden hakijoiden mielestä oikeusmurhia tässä on tietysti tärkeää myös että valtiokonttori joka tätä toteuttaa saa sitten asetuksen antajalta riittävän hyvän kriteeristön omien päätöstensä tueksi koska tässä

joudutaan tekemään harkinnanvaraisia tapauskohtaisia päätöksiä valtiokonttorissa mikä on tietysti kallista ja viivästyttää tätä tällaisista asioista me puhuimme valiokunnan mietinnössä on asetuksen antajalle niin hyviä terveisiä kuin mitä me talousvaliokunnan viisaat päät yhdessä kykenimme kehittämään keskusteltiin sellaisista toimialoista jotka mahdollisesti muuttuvat tässä rajatapauksiksi kuten tapahtumajärjestäjät ja muutamia muita tällaisia rajatapauksia meillä oli esillä tuosta ponnen alkutuotantokysymyksestä en osaa sanoa kovin perinpohjaisesti koska sitä ei valitettavasti valiokunnassa juuri ehditty asiantuntijoiden lausuntojen valossa käsitellä se ilmaantui tähän aika viime tingassa tässä arvoisa puhemies yleistä luonnehdintaa tästä mietinnöstä kiitos

arvoisa puhemies itsekin olin talousvaliokunnassa tätä esitystä käsittelemässä ja voin antaa ministerille kiitokset että tällä kustannustuen laskentatavalla oli jo valmiiksi hyvä lähtökohta ja tarvitsi tehdä vain pieniä viilauksia tähän sisältöön nythän tässä on on hyvä lähtökohta muun muassa se että tässä katsotaan tätä yrityksen liikevaihtoa jonka pitää olla alentunut sen kolmekymmentä prosenttia mutta myös toimialalla liikevaihdon pitää olla alentunut kymmenen prosenttia tässä oli ehkä keskustelua enemmänkin siitä onko se kolmekymmentä prosenttia hyvä vai riittäisikö jo vaikka kaksikymmentä prosenttia ja sitten pohdittiin sitä että

yksi asia tuli esille ja se on se että joissakin kaupungeissa esimerkiksi espoossa ja helsingissä kaupungit ovat antaneet joko vuokriin alennuksia taikka vuokrat anteeksi parilta kolmelta kuukaudelta ja silloinhan nämä yritykset ovat tietenkin hiukan eri asemassa niihin nähden joilla ei tätä huojennusta huojennusta tavallaan ole jotka kuitenkin ovat joutuneet sen vuokran maksamaan ja kiinteät kustannukset sitä kautta ovat korkeammat eli tietyllä tavalla vaikka valtiokonttorin lähtökohta tässä varmasti on se että maksatus olisi mahdollisimman helppo niin ehkä sinne voisi rakentaa jotakin pientä lisäkriteeristöä siihen onko esimerkiksi saanut vuokran anteeksi tai onko onko jotain muuta sellaista mitä mitä voisi tässä kiinteiden kustannusten laskennassa ottaa huomioon ettei tapahdu oikeusmurhaa sitten toinen kysymys mitä myöskin pohdimme oli se että meillä on toimialoja jotka ovat käytännössä kokoontumisrajoitusten ja maan rajojen sulkemisen seurauksena kohdanneet lähes samanlaisen tilanteen kuin ravintola ala eli ne ovat käytännössä joutuneet sulkemaan sulkemaan ovensa kokonaan jos mietitään vaikkapa urheilutapahtumia messuja ja matkatoimistotoimintaa tämän kesän ajalta niin millä tavalla ne sitten otetaan huomioon koska kriteeristöhän voi olla vähän erilainen ja myöskin se tapa millä liikevaihto kertyy vuoden aikana voi olla vähän erilainen kuin mitä tässä valmiissa kriteeristössä on sen takia me laitoimme tänne mietintöön kappaleen ja se kuuluu näin kokoontumisrajoitusten ja maan rajojen sulkemisen seurauksena joidenkin alojen toiminta on käytännössä joko estetty kokonaan tai toimintaa on merkittävästi rajoitettu talousvaliokunta kehottaa valmistelemaan kustannustuen sisään kriteeristön jossa näiden alojen erityispiirteet otetaan huomioon nostan tässä vielä esimerkkinä matkatoimistot joilla on todellakin hyvin vaikea tilanne koska ne ovat saattaneet joutua maksamaan alihankkijoille esimerkiksi euroopan maissa ja kuitenkin joutuvat

palauttamaan koko maksetun summan asiakkaalle

arvoisa herra puhemies tämä kustannustukiesitys tulee toden totta tarpeeseen siitä kiitokset hallitukselle ministerille ja valiokunnalle aina perustellusti voi toki kritisoida niin kuin ehkä tuossa alussa kuultiin että mikä on se nopeus ja tahti jolla näitä tukimuotoja on saatu luotua mutta minusta on ollut viisautta nyt se että tätä on tehty riittävällä harkinnalla jotta on voitu välttyä niiltä sudenkuopilta mitä ensimmäisissä tukimuodoissa liittyen business finlandiin ja ely keskuksiin ilmeni mielestäni puheenvuorot siitä että huomioidaan kuitenkin oikeudenmukaisuus ja tarveharkinta ovat tarpeen ja muutamissa ely keskuksen tuissa joissa aluksi oli hieman hieman ehkä vääriäkin päätöksiä se että niitä uudelleentarkasteltiin ja saatiin korjattua vääriä päätöksiä on osoittautunut erittäin hyväksi yritysten ja yrittäjien asema on se mistä meidän täytyy olla huolissamme tämä tukimuoto ei toivottavasti tule liian myöhään kun me nyt autamme nämä yritykset ja yrittäjät yli tämän kriisin on se ainoa tapa jolla me maksamme tästä koronasta aiheutuneen laskun että me turvaamme kaikille elinvoimaisille yrityksille jatkomahdollisuuden tähän sisältyy myös se viesti uusille yrittäjille että yrittäjyys toden totta kannattaa että riskinotto kannattaa ja että tällaisissa tilanteissa joita ei voi ennakoida yhteiskunta auttaa

niin lakien kuin yhteiskunnan osalta kaikkia mahdollisia esteitä ja rajoituksia jotka estävät uuden innovoinnin uuden keksimisen uuden syntymisen liian usein tänä päivänä tällaiset erittäinkin suositut ja elämää helpottavat liikeideat syntyvät suomen ja euroopan ulkopuolella ja tähän meidän täytyy puuttua sen jälkeen kun tästä koronakeväästä koronakesästä on päästy yli mutta kiitos hallitukselle tästä esityksestä malli vaikuttaa toimivalta ja kaiken a ja o on että apu menee todella perille sinne missä sitä tarvitaan

arvoisa herra puhemies en ole varmasti tässä salissa ainoa joka on saanut viestejä kentältä pieniltä yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta hätä on todellinen silti hallitus ei näytä esityksissään kuuntelevan näitä mikroyrittäjien hätähuutoja ihan niin tarkkaan kuin pitäisi hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta on erittäin tarpeellinen ja kauan odotettu mutta se näyttää syrjivän pientä yrittäjää tämä ei ole reilua esityksessä mainitaan muun muassa että liikevaihdon tulisi olla ollut maalis kesäkuun kaksituhattayhdeksäntoista eli neljän kuukauden aikana vähintään kaksikymmentätuhatta euroa tämä vastaisi vuositasolla kuudenkymmenentuhannen euron liikevaihdon alarajaa tämä vaikuttaa vähän keinotekoiselta rajalta perussuomalaisten mielestä kustannustuen myöntämiseen edellytettyä maalis liikevaihtorajaa pitäisi madaltaa kahdestakymmenestätuhannesta eurosta viiteentoistatuhanteen euroon se vastaa vuositasolla neljänkymmenenviidentuhannen euron liikevaihtoa myös tällainen pieni yritys on aivan toimintakelpoinen työllistää ihmisen palvelee asiakkaita tai suurempia yrityksiä tilaa palveluja muilta toimijoilta ja pitää perheen leivän syrjässä kiinni hallitus tuntuu nyt vähän unohtavan että suomi rakentuu näidenkin ihmisten varaan ei pelkästään keskisuurten ja suurten yritysten

tilastokeskuksen mukaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista tällaisia yrityksiä joiden liikevaihto oli neljäkymmentäviisituhatta viiva viisikymmentäyhdeksäntuhattayhdeksänsataa oli yli kaksikymmentätuhatta kappaletta toki on otettava huomioon etteivät näistä kaikki ole välttämättä sellaisilla toimialoilla jotka täyttävät koronatuen kriteerit mutta puhutaan kuitenkin tuhansista pienistä yrittäjistä ympäri suomen tässä joukossa on paljon yrityksiä joiden liiketoiminta on pysähtynyt kuin seinään koronan takia erityisen vaikea ja palautuminen kriisistä voi kestää kauan niin että tämä on ehkä nyt erittäin väärä kohta pihistellä sitä rahaa kun tuntuu että sitä jaetaan avokätisesti sinne sun tänne

hallituksen esityksessä nämä tuen ulkopuolelle jäävät yritykset menettävät pahimmassa tapauksessa jopa useiden tuhansien eurojen tuen vaikka laskettaisiin kahden tonnin kuntatuki ja työmarkkinatuki tähän mukaan vaikka ne tuntuvat pieniltä rahoilta ne ovat pienyrittäjille isoja rahoja

tähän perussuomalaiset toivovat muutosta kuten sanoin hallitus on vihjaillut lähettävänsä valtavia rahasummia satoja miljoonia tai jopa miljardeja elpymisrahaston mukana etelä ja itä euroopan yritystukiin niin että tässä kohtaa ehkä ei kannattaisi nyt muutamaa miljoonaa tai kymmentä miljoonaa sitten säästellä

arvoisa puhemies tämä kustannustuki on tarkoitettu yrityksille joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi vaikeasti sopeutettavia kustannuksia mielestäni edustaja kiviranta totesi aivan oikein että tämä on kenties merkittävin yritysten tukitoimi kaikkien niiden toimenpiteiden joukossa joita hallitus on tehnyt kiviranta nosti esiin myös tärkeän asian valiokunnan lausumaehdotuksen jossa otetaan esille kalatalouden yritystoiminnan tukemisen tärkeys ja toimenpiteet joita tarvitaan on hyvä että valiokunta otti myös tämän puolen huomioon arvoisa puhemies mielestäni hallitus on tehnyt näissä poikkeustilanteissa ja poikkeusoloissa joita olemme olemme kevään mittaan eläneet hyvää työtä kun erilaisia tukitoimia yrityksille on valmisteltu valmisteltu ja tämä kustannustuki on erittäin tärkeä yrityksiltä tulee viestejä että tilanne on vaikea monin tavoin tämän kustannustuen tavoitteena on vähentää

konkursseja ja ennaltaehkäistä niitä talousvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota tuen toimeenpanoon ja tämän kustannustuen lähetekeskustelussa ministeri ministeri lintilältä oli tärkeä kuulla se että toimeenpanoa on jo valmisteltu ja siihen on varauduttu jotta sitten kun asia on eduskunnassa käsitelty se saadaan mahdollisimman nopeasti toimeen talousvaliokunta myös aivan oikein muistuttaa siitä että tämäkin tuki on valmisteltu poikkeuksellisista lähtökohdista ja meillä aikaisemmin ole ollut tällaisiin tilanteisiin tukia joita voitaisiin suoraan soveltaa uskon että olemme nyt kevään ja alkukesän aikana paljon oppineet siitä että jos joudumme vielä vastaavaan tilanteeseen niin voimme yrityselämää tukea tukea sitten

tämä yritysten kustannustuki kaksituhatta nolla pilkku viisi miljoonaa euroa tulee kuten useissa puheenvuoroissa todettua todella nyt tarpeeseen tänään tulleiden tietojen mukaan noin kolmetoista prosenttia meidän pk yrityksistä on konkurssiuhan alla ja se on kyllä merkittävä määrä toivotaan että tilanne ei tästä pahene edustaja kiviranta ja edustaja kauma nostivat esille tärkeitä huomioita tosiaan maatalous ja kalatalousyrittäjät tapahtumajärjestäjät ja sitten esimerkiksi lapissa rajakauppiaat tarvitsevat kyllä vielä erityisiä tukitoimia otan esimerkiksi vaikkapa tuolla kilpisjärven kylässä sijaitsevan kilpishalli kaupan joka on rakennettu pääasiassa vastaamaan norjalaisten tarpeeseen kylässä on sata asukasta ja kaupan liikevaihto on ollut vuodessa noin kaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa

on tullut jo erinomaisia puheenvuoroja ympäri salia sekä valiokunnan jäseniltä että muiltakin kyseessä on tosiaan määräaikainen tuki tuiki tarpeellinen ja odotettu ja tämäntyyppisessä vakavassa yhteisesti koetussa kriisissä tarvitaan tietysti yhteisesti jaettua vastuunkantoa valiokunnan puheenjohtaja edustaja vartiainenkin totesi niin tätä pidettiin hyvin perusteltuna myös asiantuntijoiden piirissä ja se ei ole mikään ihme esityshän perustuu pitkälti vesa vihriälän johtaman talouspoliittisen työryhmän ehdotukseen ja tämä onkin mielestäni hyvä esimerkki lainsäädännöstä jota on valmisteltu aidosti ja tarkasti asiantuntijoita kuunnellen kuten aiemminkin täällä käsitellyissä koronatuissa niin kaikille täydellistä osumatarkkuutta ja riittävyyttä ja oikeudenmukaisuutta ei valitettavasti ole mahdollista tehdä tähänkin todennäköisesti joitain väliinputoajia jää uskon silti että tämä tuki tässä muodossaan on oikein hyvä ja erinomainen tärkeää on että se on selkeä ja maksatus suoraviivaista tullutkin näitä mainintoja siitä kuinka valiokunta nosti toki erikseen vielä tarpeen arvioida kriteeristöä esimerkiksi näille vahvasti rajoituksista kärsineille yrityksille ja aloille hyvä on huomioida sekin että jos pahin tapahtuu ja kriisi uusiutuu pitkittyy tulee toinen aalto tai vastaavaa niin tämä tuki sellaisenaan ei oikein ole siihen sitten välttämättä suoraan sovitettavissa meillä saattaa sitten pahimmillaan tulla eteen myös sitä pohdintaa että minkätyyppiset konkurssit ovat niitä yhteiskunnalle kriittisimpiä ja ja tavallaan vielä vaikeampia päätöksiä siitä miten miten pidetään firmat pystyssä toivottavasti tähän ei kuitenkaan tarvitse mennä vaan tämä on taputeltu tällä ja tällä myös pystytään estämään niitä konkursseja tähän lausumaan vielä palaisin että on oikea käsitys lausuma maatalous ja kalatalouteen liittyvistä yrityksistä perustuu yritysten yhdenvertaiseen käsittelyyn eli että nämä yritykset eivät jäisi ulkopuolelle vaikka se juridinen pohja siellä on hieman toinen kun tuetaan mistään erityistuesta näille aloille ei siis ole kyse ja toki kuten valiokuntakin toteaa niin myös näissä kuin kaikissa muissakin huomioidaan jo erikseen kohdennetut tuet mutta omasta puolestani hallitukselle kiitos hyvästä esityksestä ja valiokunnassa asian hyvästä jumppaamisesta

arvoisa puhemies hallituspuolueet tässä ovat kehuneet tätä nykyistä ratkaisua ja sinänsä en ole siitä yhtään eri mieltä ainoa ongelma tässä tietysti on että nämä ovat jumalattoman myöhässä edustaja kärnä puhui että kolmetoista prosenttia on menossa konkurssiin se ei ole mitenkään edes epäilyttävää koska tilanne on se että ne rupeavat nyt vasta tulemaan esille koska ne firmat tietysti ovat ensimmäisenä joutuneet olemaan tuskassa kun se myynti on loppunut välittömästi mutta sitten on tietysti niitä yrityksiä jotka ovat yrittäneet keplotella jollain tavalla ja sopeutua tähän tilanteeseen meillä on todella haasteellinen tilanne olen tutustunut asioihin tietysti omien taustojeni takia aika paljon näitten asioitten kanssa joudun tekemisiin eräällekin firmalle mikä siirteli suomalaisen eläkevakuutusyhtiön laskuja annettiin mahdollisuus siihen mutta kun se paniikki on päällä laskuniput ovat hirveät postilaatikolle ei uskalla mennä enää keskitytään siihen työn etsimiseen ja jollain tavalla selviämiseen kaikki asiat eivät menekään niin tarkasti kuin haluaisi niin sitten kun sinne jää jonkunnäköisiä tietty lasku ei sitten eläkevakuutusyhtiöstä olekaan mennyt siihen samaan nippuun vaan on jäänyt roikkumaan sinne niin kas kummaa sieltä tulee sitten lowellilta lasku tuhannenviidensadan laskusta laitetaan sitten kaksisataa euroa perimiskuluja tämä on oikeastaan ihan käsittämätöntä miten miten meidän eläkevakuutusyhtiöt hoitavat tämän asian tässä koronatilanteessa no ehkä siellä ollaan kavereita keskenään nyt on todella todella iso ongelma siinä että näille maksatuksille tosiaankin olisi todellinen kiire tässä hommassa ja onneksi tämä arvonlisäveron palautus auttaa siihen nyt jollain tavalla suhteellisen nopeasti on vain paras että varaudutaan aika kovaan kovaan aaltoon tässä vielä ikävä kyllä koska

näissä meidän päätöksien tekemisessä

arvoisa herra puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle ja ja koko valiokunnalle tämän asian huolellisesta ja hyvästä valmistelusta on totta mitä täällä monet kollegat ovat tuoneet esille että varmasti se keskeinen kysymys mistä tätä esitystä voi kritisoida tämä aikataulu ja ajankohta ylipäänsä voin voin sanoa kyllä aivan suoraselkäisesti opposition edustajana että minusta hallitus ja kaikki suomalaiset ovat ovat hoitaneet tätä itse epidemiaa hyvin ja suomi on selvinnyt siitä onneksi varsin pienin vaurioin mutta se missä tämä hallitus on kompuroinut ja on kompuroinut pahasti on nimenomaan näiden taloudellisten seurausten hoitamisessa ja sen avun tuomisessa tavallisille yrityksille joilla ei ole ollut mitään tekemistä tämän kriisin kanssa

oppositiosta näitä toimia joilla yritykset saavat tukea ja nyt olemme kesäkuun lopussa ja edelleen on on tilanne se että maassa on tuhansia yrityksiä jotka eivät ole saaneet sitä tukea mikä heille olisi pitänyt saada jo aikaisemmin erityistä huomiota herra puhemies haluan nostaa ely keskusten myöntämien tukien osalta sillä käsitykseni mukaan siellä on on edelleen jumissa aikamoinen määrä näitä näitä hakemuksia ja se on se on erittäin huono asia sillä sillä näitä ovat hakeneet juuri pienemmät yritykset jotka ovat sitä apua apua tarvinneet ja ja kuitenkin tässä on ollut kuukausia aikaa antaa sitä apua näille yrityksille ja huolehtia siitä että jokainen yritys saa sitä tukea kuten vaikka yksinyrittäjät ovat saaneet taas sitten kuntien kautta mikä on käsittääkseni toiminut kohtalaisen hyvin myös business finland kuitenkin ottaen huomioon että siinä on ollut

tässä suhteessa pitää se myös sanoa että että eihän teidän ole tarvinnut keksiä kaikkea uudestaan vaan kyllähän euroopassa laajasti on eri toimia käytetty ja ja sieltä myös pitää mallia hakea siihen miten näitä eri toimia saadaan vietyä eteenpäin itse kustannustuki on on erinomainen valiokunta on tehnyt hyvää työtä siinä se se tulee kovaan tarpeeseen ja se auttaa monia yrityksiä selviämään tästä kriisistä ja siitä annan kyllä ihan vilpittömästi myös kiitosta

herra puhemies koronakriisi ja siihen liittyneet rajoitustoimenpiteet ovat olleet ennennäkemätön isku eivätkä pelkästään suomelle vaan voi sanoa kaikille maailman maille kuten täällä edustaja marttinenkin sanoi niin itse tätä epidemiaa sen rajaamista ja myöhemmin sen tukahduttamista on minunkin mielestäni hoidettu onnistuneesti on luonnollista

tämä oli sillä tavoin uusi tilanne kaikille toimijoille

yritystuissa on

niinpä business finlandin kohdalla ja sen kautta jaettavissa tuissa tuli esiin tiettyjä ongelmia tämän kohdalla joka on ymmärtääkseni hyvä tukimuoto ongelmana on se että tämä tulee kovin myöhään mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan tämänkin tuen kohdalla on selvää että sellaiseen millimetrioikeudenmukaisuuteen ei käytännössä päästä vaikka hallitus ja eduskunta parhaansa tässä tekevät edustaja kauma toi esiin tuosta talousvaliokunnan mietinnöstä tärkeän kappaleen joka koskee sellaisia yrityksiä joiden toiminta on käytännössä näiden rajoitustoimien seurauksena

ravintoloiden sulkeminen perustui suoraan lakiin ja eduskunta näin ollen edellytti siinä kohtuullista korvausta näiden tässä valiokunnan mietinnössä tarkoitettujen yritysten kuten tapahtumajärjestäjien messujen tai kulttuuritilaisuuksien järjestäjien ja muiden kohdalla tilanne on kuitenkin se että toiminta johtuen näistä rajoitustoimista on loppunut käytännössä kokonaan itsekin pidän tärkeänä tätä talousvaliokunnan mietinnössä olevaa kappaletta jonka edustaja kauma tässä luki kaikkia tukia tärkeämpää on tietysti se että kansalaiset uskaltaisivat palata normaaliin toimintaan kuluttamaan käymään ravintoloissa ja kaupoissa ja tälläkin hetkellä hallitus on koolla neuvottelussa pohtimassa seuraavia askeleita tässä yhteiskunnan avaamisessa tämä on vaikeata tasapainottelua toisaalta yhteiskuntaa on avattava toisaalta pitää pitää huolta siitä että virus ei uudestaan ryöstäydy irti

arvoisa puhemies tosiaan suuri kiitos hallitukselle monesta oikeasta ja oikea aikaisesta linjauksesta joita tämän kevään aikana on tehty ja niistä monista hyvistä esityksistä joita tänne eduskuntaan on tuotu on

asia joka minua itseäni on tässä harmittanut on se kuinka usein me olemme saaneet havaita kuinka jäykkä meidän lainsäädäntömme on kun kyse on siitä että meidän pitäisi nopealla aikataululla pystyä parantamaan ihmisten toimeentuloa ja pystyä osoittamaan niitä tukia juuri sellaisille ihmisille jotka ovat kaikista vaikeimmassa asemassa mutta tämä tämä esitys on todella tärkeä ja tarpeellinen koska kun me vältämme konkursseja niin ihmisten työpaikkoja ja sitä kautta me sitten tietenkin myös turvaamme ihmisten toimeentuloa kuten edustaja harjanne sanoi laajasti asiantuntijalausunnoissa tätä tätä lakia pidetään tarpeellisena niin kuin täällä keskustelussakin on jo tullut esille asia jonka erityisesti halusin myös ottaa esille on tämä väliinputoajien asema meillä ovat aikaisemmissa keskusteluissa tulleet esille esimerkiksi ravintolatukien osalta opiskelijaravintolat jotka luokiteltiin tai oli eri näkemyksiä mutta luokiteltiin henkilöstöravintoloiksi ja sitä kautta ravintolatuen ulkopuolelle tänään olen yrittänyt selvittää sitä kun tv ja elokuva alalla nyt näitä jaettavia tukia ohjataan vain uusiin tuotantoihin ja meillä on kyseessä ala jossa ovat todella pahasti kärsineet juuri käynnissä olevat

puhemies ensinnäkin kiittelen hallitusta hyvästä esityksestä ja siitä että täällä on valiokunnan lausumaehdotus myöskin siitä että tehdään vastaavantyyppinen kustannustuki myöskin maatalouden alkutuotannolle kalataloudelle ja

sitten myöskin joudun kysymään hallitukselta että onko hallitus unohtanut nämä kaksikymmentätuhatta yhtiötä jotka ovat meidän vastalauseemme mukaisesti liikevaihtoalueella joka on

vuositasolla eli kuten edustaja vallin hyvin kuvasi tälle liikevaihtoalueelle

liikevaihto tällä ajanjaksolla maalis kesäkuu välillä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista olisi ollut vähintään viisitoistatuhatta kun hallituksen esityksessä puhuttiin kahdestakymmenestätuhannesta tämähän siis käytännössä tahtoisi sanoa sitä että tämän esityksen taloudelliset kustannukset nousisivat maksimissaan noin neljäkymmentä miljoonaa mutta koska oletettavaa on että kaikki näistä yhtiöstä eivät todellakaan olisi oikeutettuja tähän kustannustukeen koska

kaksituhatta niin ehkä noin kymmenentuhatta yhtiötä sijoittuu tälle välille jotka olisivat tukea saamassa eli sanoisin

ehdotelma lisäisi lisäisi valtion menoja noin kaksikymmentä miljoonaa sitä luokkaa no sitten kun katsotaan miten tätä tukipolitiikkaa on tehty niin hallitus toteutti ensin kehittämistuet sitten sen jälkeen tehtiin pistemäiset tuet ja nyt tulee yleistuki ja sitten aivan ensimmäisenä tietenkin tuli myöskin takauksia nyt on selvinnyt se jälkiviisaana tietenkin että olisi kenties pitänyt toimia justiin täsmälleen päinvastoin eli ensiksi tehdä yleistuki sitten sen jälkeen ne pistemäiset tuet niille liiketoiminnoille jotka suljettiin ja sitten vasta kehittämistuet ja ne takaukset olisi ollut hyvä olla tietenkin heti alusta edullisilla mutta toisaalta sitten niin kuin sanoin tämä on jälkiviisastelua meillä on nyt olemassa kuitenkin hyvä ehdotus ja esitys ja jos vastaava ajanjakso tulee suomessa vielä niin tämä esitys kannattaa ensimmäisenä kaivaa pöytälaatikosta ja toteuttaa se ja sen jälkeen sitten lähteä katsomaan sitä muuta

arvoisa herra puhemies on todella hienoa että tällä viikolla poikkeusolot ovat päättyneet ja suomessa on niin hyvä että voidaan tästä eteenpäin mennä normaaliolojen lainsäädännöllä pandemiatilanne maailmalla on kuitenkin edelleen ollut pahenemaan päin ja tämän kriisin talousvaikutukset iskevät suomeen täydellä voimalla ehkä vasta tulevina kuukausina ja se kuinka taloutemme kehittyy tulevina vuosina riippuu paljon siitä miten nyt toimimme

on tärkeää että hallitus tekee aktiivisia toimia ja kiitos talousvaliokunnalle siitä että tämä kustannustuki nyt etenee on kuitenkin edelleen monia toimialoja jotka tarvitsevat kohdennettua tukea ja arvoisa puhemies haluan nostaa tässä puheenvuorossa esille erityisesti matkailualan joka on suomen palveluviennin yksi keskeisistä syömähampaista matkailuala kohtasi kaikkein nopeimmin ja kaikkein rajuimpana tämän

pandemian vaikutukset ja tulee valitettavasti kärsimään niistä myös pitempään kuin monet muut toimialat tämä johtuu luonnollisesti siitä että kun pandemiatilanne globaalisti on edelleen huono ja pahimmillaan jopa

miten suomalainen matkailuala autetaan nyt tämän vaikean ajan yli niin että voimme jatkaa sitä hyvää kasvua jota on nähty paitsi lapissa niin toivottavasti tulevina vuosina joka puolella suomea niin että tämä työvoimaintensiivinen ala pystyy tarjoamaan työtä ja

arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan kiittää talousvaliokuntaa jälleen kerran hyvästä työstä ja ja hyvästä yhteistyöstä esityksen osalta ja sitten voin sanoa että täsmälleen samoja kysymyksiä mietin ja me mietimme kun teimme esitystä kuin mitä valiokunnassa on mietitty mikä on prosentti mikä on liikevaihto mikä on summa mitkä ovat kriteerit täsmälleen näitä me kävimme läpi jonkun pitää vain tehdä ratkaisu sen suhteen mihin se raja tulee rajat ovat aina ongelma aina mutta tämä on se esitys minä ymmärrän erittäin hyvin että erilaisia näkökantoja että raja olisi voinut olla sitä ja sitä ja se on politiikan rikkaus että niillä voi tehdä vaikka pätkän politiikkaakin

tässä on nyt kritisoitu sitä että tämä tuli näin myöhään me aloimme valmistelemaan tätä jo huhtikuun lopussa me saimme nyt sen aikaan ja maksatukset tulevat siis heinäkuun alussa jos ajattelee että ensi viikolla pääsee jo hakemaan niin ne tulevat heinäkuun alussa eli reilu kaksi kuukautta jos ajatellaan niin me olemme kriisin neljännessätoista viikossa bfn ja elyjen tuki avattiin maaliskuun lopulla jos me olisimme pitäneet ne kiinni alkaneet valmistelemaan tätä tullut kesäkuussa niin minä luulen että tässä salissa olisi paljon enemmän puhuttu siitä että eikö saa mitään mutta tunnustan tämä oli tietyllä tavalla valinta joka piti tehdä ja siitä otan totta kai sen arvostelun vastaan joka tulee mutta tämäkin ratkaisu täytyi tehdä

täytyy sanoa että edustaja zyskowicz on jälleen kerran oikeassa parasta tukea yrityksille on se että me pääsemme normaalielämään emme me saa niitä yksittäisiä yrityksiä sieltä kiinni ja ja niille mistä me kohdennamme millä perusteella tuen pitää aina perustua johonkin tiettyyn asiaan siellä on paljon yrityksiä jotka ovat kärsineet erittäin vaikeasti ja täysin perustellusti voitaisiin kohdistaa mutta aina pitää olla perustelu millä se tulee eli kyllä kaikkein tärkein yritystuki on se että me pääsemme normaaliin elämään ja normaaliin yritystoimintaan ja talouden pyörimiseen se koskee kaikkia aloja täällä tuli matkailu esille kyllä me matkailua tulemme tätä kautta tukemaan finnveran kautta ja kaikkia näitä sektoreita minä toivon hyvin hartaasti että tämä voitaisiin jättää nyt naftaliiniin seuraavaa kertaa varten meillä on olemassa laki joka voidaan nopeasti asetuksella täsmentää tämä on olemassa mutta minä toivon että sitä mitä tuossa lausumassa oli niin tämä on pitempiaikainen ongelma eli tietyllä tapaa rajat kolmen mn ja meidän temin välillä ovat olleet häilyviä joiltakin osin otetaan esimerkiksi vaikka joku kalanjalostusteollisuus missä vaiheessa se vaihtuu on hyvä että tämä käydään läpi kiitoksia valiokunnalle hyvästä työstä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yhdeksän

eduskunnassa on kahdeksan kansanedustajaa jotka olivat täällä tekemässä päätöksiä yhdeksänkymmentä luvun alussa kun edellisen kerran valtion velanotto oli samassa vauhdissa kuin nyt kriisin takia tänä vuonna silloin valtiovarainministeri viinanen joutui kiertämään maailman finanssikeskuksia hattu kourassa ja hakemaan suhteellisen kovien ehtojen lainoja ja sitoutumaan nopeisiin toimiin joilla joilla sitten velkaantumista saatiin hillittyä jos nyt olisi sama tilanne valtion lainakorkojen tason suhteen niin meidän pitäisi varautua kahden viiva kolmen miljardin vuotuiseen pysyvään lisämenoon tällaisella velanotolla ja kokonaiskorko ja lainanhoitomenot olisivat tällä nykyisellä valtion velkatasolla kymmenen miljardin luokkaa vuodessa nyt ne ovat sadoissa miljoonissa elikkä on todella suuri muutos tässä valtion rahoitusmarkkinatilanteessa verrattuna noihin yhdeksänkymmentä luvun alkuaikoihin näihin voi tietysti tulla muutoksia mutta tätä tilannetta täytyy käyttää hyväksi ja ottaa mahdollisimman iso osuus tuosta valtion velanotosta pitkäaikaisena pitkän maturiteetin edullisen koron luottoina niin saadaan tilannetta vakautettua tämän ohella tarvitaan kyllä sitten maksuvalmiuden takia lisävaltuuksia myös myös lyhytaikaiseen velanottoon lainanottovaltuuden ylärajan lähestyminen lisää epävarmuutta valtuuden riittävyydestä ja vaikeuttaa näin osaltaan koko yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittistä valtion lainanottotoimintaa esityksen keskeisenä tavoitteena on nykyistä lainanottovaltuutta nostamalla mahdollistaa näköpiirissä olevan lainantarpeen tyydyttäminen sekä varmistaa riittävä liikkumavara valtionvelan nimellisarvon ja enimmäisvaltuuden välillä valtion velanhallinnan sujuvuuden ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi tämä epävarmuus on tosiaan suurta tulevaisuuteen päin ja vaikka nyt tällä hetkellä ekonomistit yleisesti arvioivat että tämä todella alhainen korkotaso jatkuu varsinkin luotettavien valtioiden hyvin pitkään vuosia niin kuitenkin se tuleva muutos voi olla yllättävä ja äkillinen ja ja tämmöinen jatkuva velkaantuminen täytyy saada hallintaan mielellään näkisi että tämä nyt laajennettava valtuus riittäisi koko vuosikymmeneksi jos ja kun talouskasvua saadaan vauhditettua ja julkista taloutta tasapainotettua niin tämä tämä on mahdollista mahdollisen rajoissa mutta tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista toimia ennakoiden ja varmistaa lainanottovaltuuden riittävyys ja velanhallinnan toimintakyky myös tilanteessa missä lainanottotarpeet osoittautuisivat odotettua suuremmiksi valtiovarainvaliokunta käsitteli asiaa yksimielisesti hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana valiokunta viittaa tässä yhteydessä julkisen talouden suunnitelmasta antamaansa mietintöön ja kiinnittää myös tässä yhteydessä huomiota siihen että valtionvelka rahoitusvarallisuus ja taseen ulkopuoliset vastuut ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi valiokunta korostaa valtion taloudellisten vastuiden huolellisen hallinnon sekä riittävän riskinhallinnan ja seurannan tärkeyttä etenkin tilanteessa jossa valtiontalous on alijäämäinen päätösehdotuksena valtiovarainvaliokunta ehdottaa että eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston tämän määräämillä ehdoilla ottamaan lainaa siten että valtionvelan nimellisarvo saa toistaiseksi olla yhteensä enintään sataviisikymmentä miljardia euroa ja siten että lainoja otettaessa laina ajaltaan enintään kahdentoista kuukauden pituisten lainojen muodostaman lyhytaikaisen velan määrä saa tästä määrästä olla enintään kaksikymmentäviisi miljardia euroa ja että valtioneuvosto voi määräämissään rajoissa antaa lainanotosta päättämisen valtiovarainministeriön tai valtiokonttorin tehtäväksi eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön tai valtiokonttorin edellä tarkoitetun lisäksi käyttämään valtion maksuvalmiuden turvaamiseksi sekä valtion kausiluonteisten menohuippujen ja valtion kassasijoitusten tarkoituksenmukaisen hoidon edellyttämän rahoitustarpeen kattamiseksi laina ajaltaan enintään kahdentoista kuukauden pituista luottoa harkintansa mukaan eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön tai valtiokonttorin tekemään valtion velanhallintaan liittyvässä riskienhallinnassa tarvittavia koron ja valuutanvaihtosopimuksia ja muita johdannaissopimuksia harkintansa mukaan ja eduskunta oikeuttaa valtioneuvoston käyttämään tämän päätöksen mukaisia lainanotto ja muita valtuuksia ensimmäisestä päivästä heinäkuuta kaksituhattakaksikymmentä alkaen toistaiseksi ja oikeuttaa valtioneuvoston jo tätä ennen ryhtymään lainanottoa valmisteleviin tarpeellisiin toimenpiteisiin

arvoisa herra puhemies haluan kiinnittää eduskunnan huomiota siihen että tässä todella nostetaan kahdellakymmenelläviidellä miljardilla eurolla lainanottovaltuutta on varmasti teknisesti tarpeellista näin menetellä koska juuri nyt elämme tilanteessa jossa valtio velkaantuu nopeasti ja on tärkeää että lainanottovaltuus ei täyteen ja suomen asema näin kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla vaarannu on kuitenkin eduskunnan syytä kiinnittää huomiota siihen vanhaan kansanviisauteen että velka on veli otettaessa mutta veljenpoika maksettaessa kun sen maksun aika on kyllähän nämä summat ovat aivan valtavia ja tässä mielessä tietysti toivottavasti eduskunta samalla kun se antaa valtioneuvostolle liikkumavaraa täällä lainanottopuolella entistä jämäkämmin edellyttää myös toimenpiteitä tulopuolelle jotta meillä on kansantalouden kasvua jolla pystymme pitämään suhteellisen velkaantumisen kurissa ja myös kääntämään julkisen talouden alijäämältä ylijäämäiseksi tulevaisuudessa arvoisa puhemies toinen näkökulma joka tähän liittyy on se että voi olla että tätä velanottovaraa joudutaan käyttämään siihen että suomi ottaa markkinoilta lainaa ja sen jälkeen tämä laina välitetään tämän eun elpymisrahaston kautta joko suoraan tukena tai velkoina toisille jäsenmaille en aivan ymmärrä miksi tämä moniportaisuus tarvitaan kun samaan aikaan tuossa pari viikkoa sitten kuulimme esimerkiksi siitä kuinka euroopan keskuspankki laajensi valtioiden joukkovelkakirjojen takaisinosto ohjelmaansa jälleen kuudellasadalla miljardilla eurolla miksei se työväline ole riittävä takaamaan eri euroopan maiden velansaannin ja sitä myötä sitten mahdollistamaan sen että jokaisella maalla on omat velat hoidettavanaan se toisaalta